Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, me olemme erittäin vakavan ongelman äärellä, kun puhumme nuorisotyöttömyydestä Euroopan unionissa. Meidän on pakko todeta, että olemme hoitaneet tätä vasemmalla kädellä erittäin heikosti. Meiltä on ollut suuri kuva hukassa, ja epäilen, että on edelleen. Me puhumme täällä kyllä kauniisti, mutta jollakin tavalla todellisuudet ovat päässeet eriytymään ja meidän kontaktimme ja kosketuspintamme arkeen, nuorten työttömyyden todelliselle tasolle, on liian pitkä, kuilu on liian leveä.

Voin sanoa, että karmein kokemus, joka ihmisellä voi olla, on ulkopuolisuuden kokemus, ja tällä hetkellä merkittävä osa eurooppalaisista nuorista 5,5 miljoonaa kokee olevansa ulkopuolinen tässä järjestelmässä, Euroopan unionissa. Me puhumme täällä salissa, mutta epäilen, että kun menemme salin ulkopuolelle, me tulemme toteamaan, että niinpä niin, mutta Eurooppa tarvitsee voimakkaasti työperäistä maahanmuuttoa, ja meidän pitää korottaa eläkeikiä. Tästä me haemme ikään kuin ratkaisua tämän hetken ongelmaan, ja taas me unohdamme sen, että nuoret ovat syrjäytymisvaarassa.

Tässä suhteessa toivon, että tämä keskustelu, jota tänään täällä käymme, ei ole vain keskustelua ja puhumista lämpimikseen, vaan että todellinen suunnan muutos voisi tapahtua Euroopan unionin tasolla, että me todellakin alkaisimme välittää nuoristamme ja konkretia alkaisi astua myös meidän toimiimme siellä ruohonjuuritasolla, jottei yhtään elämää, jottei yhtään nuorta enää syrjäytyisi ja jäisi ulkopuoliseksi, vaan he myös voisivat kokea sen, mitä on elää ehyttä ja turvattua elämää Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa.